lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies nokialaisen markku mallatin elämä päättyi henkirikokseen vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi poliisi tutki tapausta tappona ratkaisevaa läpimurtoa ei kuitenkaan tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla saavutettu asia otettiin uudestaan tarkempaan selvittelyyn kaksituhattakolmetoista tapon syyteoikeus vanhentuu kahdessakymmenessä vuodessa joten vielä oli mahdollisuus yrittää tutkintaa jatkettiin viimeiseen päivään asti huhtikuun alussa tänä vuonna työ lopetettiin oikeus syyttää taposta taposta vanhentui laki suojeli tappajaa se ei mahdu suomalaiseen oikeustajuun täytyy olla valtaisa pettymys omaisille mutta myös poliisille se herätti oikeutettua hämmennystä myös kansalaisissa tappaja on vapaa eikä mikään näyttö asiaa enää muuksi muuta lakialoite lex mallat on lyhyt ja ytimekäs muutosta esitetään rikoslain kahdeksan luvun ensimmäiseen pykälään johon lisättäisiin uusi momentti se kuuluu seuraavasti kuitenkaan oikeus syyttää taposta ei vanhennu muutos ei aiheuttaisi valtiolle sanottavaa lisäkulua rikollispiireille se lähettäisi kuitenkin selkeän viestin poliisi on perässäsi koko koko loppuelämäsi ajan näinhän asia on jo nyt murhien osalta poliisille lakimuutos antaisi jatkossa mahdollisuuden ratkaista tappo vaikka kahdenkymmenenviiden vuoden jälkeen omaisille puolestaan toivoa parhaimmillaan henkisen rauhan myös ruotsissa lainsäädäntöä on muutettu niin ettei murhan eikä myöskään tapon syyteoikeus vanhennu asia liittyi palmen tapaukseen teknisen tutkinnan menetelmät ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä ja tulevaisuuden menetelmiä on mahdotonta edes ennustaa lain tulee seurata tai jopa ennakoida tulevia muutoksia lex mallatissa ei esitetä muutoksia rangaistusasteikkoihin tai muihin rikosoikeudellisiin vanhentumistyyppeihin kuten rangaistuksen täytäntöönpano oikeuteen mikään ei luonnollisesti estä lakivaliokuntaa halutessaan tarkastelemasta myös muiden rikosten syyteaikojen syyteaikojen vanhentumisaikoja

arvoisa herra puhemies media nosti mallatin tapauksen esille viesti välittyi eduskuntaan oli meidän vuoromme toimia satakuusikymmentäkaksi edustajaa allekirjoitti aloitteen se on suurin määrä sitten vuoden kaksituhattaviisi kiitos kaikille työhön osallistuneille

herra puhemies tämä lakialoite on sellainen että olen sen myös itse allekirjoittanut ja pidän sitä tärkeänä kiitos edustaja kiurulle että olette tällaisen aloitteen tehnyt suhteessa murhaan jonka syyteoikeus ei nykyisellään vanhene niin tapon kuin murhan kohdalla molemmissa kysymys on henkeen kohdistuvasta rikoksesta oikeusjärjestyksen tulee rikosnimikkeestä riippumatta suojella ihmisten henkeen kohdistuvia loukkauksia riittävän tehokkaasti olipa sitten kyse taposta tai murhasta aloitteessa tuodaan esiin se että tekniikan kehittymisen myötä moni aiemmin selvittämättä jäänyt teko voi nykytekniikalla olla selvitettävissä ja siksi tapon syyteoikeuden ei tulisi vanhentua arvoisa puhemies tällaisissa tapauksissa joissa henkilö menettää henkensä ja kuolee rikoksen uhrina se että tapausta ei koskaan saada selvitettyä on loppuelämän tragedia niille omaisille jotka joutuvat elämään asian kanssa sen sijaan olemme puhuneet täällä rosvoista mutta nyt puhumme tappajasta hän odottaa jossakin muualla ja aivan nauraa rikokselle ja sille mitä on tehnyt mutta ei koskaan jää siitä kiinni näyttää kuin pitkää nenää niille ihmisille jotka jäävät tänne miettimään mistä löytyy henkilö joka teki tämän rikoksen heidän läheiselleen siitäkin on syytä että tämä asia otetaan käsittelyyn ja olisi toivottavaa että se myös vietäisiin päätökseen sillä meidän tulee miettiä

edustaja heinonen totean tässä samalla että en myönnä vastauspuheenvuoroja tällaiseen keskusteluun jossa aikaa on kaksikymmentäviisi minuuttia suurin piirtein ja jossa monet teistä ovat pyytäneet nimenomaan varsinaista puheenvuoroa kunnioitan sitä että edustaja on varautunut etukäteen käyttämään sen puheenvuoron ja tämä lyhyt aika käytetään näihin
arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat tämä on hyvä tapa toimia näin haluan antaa täyden tukeni allekirjoitukseni lisäksi edustaja kiurun lakialoitteelle sen on allekirjoittanut tämän eduskunnan kansanedustajista satakuusikymmentäkaksi mikä on yli kymmeneen vuoteen suurin määrä syyteoikeus murhasta ei tänä päivänä vanhene mutta taposta vanhenee kahdessakymmenessä vuodessa niin kuin edustaja kiuru nosti esille tämän yhden tapauksen siinä ratkaisua ainakin median tietojen mukaan haettiin aivan viimeisiin päiviin asti ja rikos ei kuitenkaan ratkennut oliko tappo vai murha se on varmasti myös kysymys mitä pitää voida pohtia jossain tilanteessa tutkijat ovat tehneet ratkaisun että jotain rikosta ryhdytään tutkimaan tappona itse olen näissä kysymyksissä maallikko

muuttuakin jossain vaiheessa murhatutkimukseksi kun sen tutkimus sen tutkimus etenee minun mielestäni silloinkin tämä lakialoite on varsin perusteltu voisi löytyä esimerkiksi yhdeksäntoista vuoden päästä tietoa siitä että tämän taustalla on ollutkin suunnitelmallisuutta vaikkapa jopa kirjeenvaihtoa tai jotain muuta ja eikö se silloin täyttäisi jo murhan tunnusmerkit ja ja poliisi olisi tutkinut rikosta väärällä tavalla

silloisen eduskunnan kansanedustajista yli sata mutta jostain syystä se ei ole edennyt ei edennyt eduskunnassa ei edennyt oikeusministeriössä ja olen tämän uusinut tällä vaalikaudella tämän edustaja puumalan ja itseni viime kaudella kokoon

allekirjoitusta hänen itsensä lisäksi toivon että tämä lakialoite mutta myös lapsen törkeän hyväksikäytön syyteoikeuden vanhenemislakialoite etenevät tällä

arvoisa herra puhemies tämä lakialoite jonka edustaja kiuru on tehnyt on kaikessa yksinkertaisuudessaan erittäin merkittävä ja myös koko kristillinen eduskuntaryhmä on sen allekirjoittanut mikä omalta osaltaan myös nostaa sen painoarvoa tapon syyteoikeus ei saa vanhentua nykyaikaiset menetelmät takaavat sen että rikoksia voidaan tutkia hyvin pitkänkin ajan jälkeen ja on hyvä että

lainsäädäntöä päivitetään vastaamaan nykyajan teknologiaa tämä lakialoite on myös merkittävä viesti rikollispiireille että rikokset tutkitaan vuosikymmenienkin jälkeen jolloin voi joutua vastuuseen teoistaan erittäin hyvää esityksessä on se että siinä ehdotetaan vanhentumisen kokonaan poistamista sillä tällä tavalla kaikki aikarajoitteet niin tutkinnan osalta kuin asian eteenpäinviemiseltä poistuvat ja poliisi voi rauhassa tehdä oman tutkintatyönsä kun tämä aikanaan tulee lakivaliokuntaan toivon että tämä myös sitten kanavoituu todella laiksi

arvoisa herra puhemies ihminen voi menettää henkensä monella tavalla joko luonnollisesti taikka rikoksen kautta rikoksen tunnusmerkistön täyttää moni teko sen luonteesta raakuudesta ja suunnitelmallisuudesta riippuen murhan tunnusmerkistön täyttävä teko on kaikkein suunnitelmallisin ja kaikkein raain murhan syyteoikeus ei vanhene koskaan tappo on yhtä lailla tahallinen teko jonka seurauksena toinen henkilö menettää henkensä tapon syyteoikeus vanhenee kahdessakymmenessä vuodessa syyteoikeuden vanhenemisen jälkeen tekoon syylliseksi todettua ei voi enää haastaa oikeuteen nyt voimassa olevaa lakia säädettäessä tutkijoiden käytössä ei ole ollut nykyistä tekniikkaa dna vertailuineen ja hammaskarttoineen poliisin rikostenselvittämismahdollisuudet ovat moninkertaistuneet uusien tekniikoiden käyttöönoton myötä näillä uusilla tekniikoilla voidaan selvittää hyvinkin vanhoja henkirikoksia jos tekopaikalta on taltioitu esimerkiksi tekijän dnata uhrin henkilöllisyys kyetään selvittämään myös hammaskartasta tästä on useita esimerkkejä selvitettäessä vanhoja ja laajoja sotarikoksia tämän takia moni aikaisemmin niin sanottu pimeä rikos kyetään nykyään selvittämään on erittäin valitettavaa jos tappoon syyllistyneen henkilöllisyys saadaan selville mutta häntä ei voida enää teon syyteoikeuden vanhenemisen takia haastaa vastuuseen teostaan on syytä tunnustaa että kehittyneet tutkintamenetelmät ovat ajaneet vanhentuneen vanhentuneen lainsäädäntömme ohi tämän takia on erittäin perusteltua uudistaa myös tältä osin vanhentunutta lainsäädäntöämme ja muuttaa lakia siten että tapon syyteoikeuden määräaika poistetaan arvoisa herra puhemies pidän nyt lähetekeskustelussa olevaa lakiehdotusta erittäin hyvänä ja kannatettavana ja olen myös itse sen allekirjoittanut

arvoisa puhemies tämä asiahan lähti liikkeelle nokialla tapahtuneesta kunnallispoliitikon taposta ja on ihan hyvä että tämä on nyt levinnyt laajempaankin käsittelyyn jo tämä keskustelu täällä osoittaa että tälle on olemassa selvä tarve tilanteet voivat muuttua kyse on kuitenkin tapossakin niin vakavasta rikoksesta että on oikeastaan ihmeellistä että meillä on sellainen järjestelmä olemassa että että tämä voi vanhentua

edustaja kiurun tekemän lakialoitteen rikoslain kahdeksan luvun ensimmäisen pykälän muuttamisesta näkökulmani tähän asiaan on että henkirikostapauksissa joissa tekijä tai tekijät ovat tuntemattomia ja kuten tapauksessa johon edustaja kiuru aloitteensa pohjaa tekijä on edelleen jäänyt tuntemattomaksi

arviointi siitä onko henkirikos tappo vai murha on haasteellista pelkästään muiden olosuhteiden perusteella pidän tätä lakialoitetta erittäin kannatettavana ja edustaja kiurun lisäksi kiitän myöskin tampereen rikoskomisario jari kinnusta joka on kyllä osoittanut mitä mitä suomalainen poliisi parhaimmillaan on sitkeästi tutkitaan asioita viimeiseen asti

arvoisa puhemies minäkin olen allekirjoittanut tämän aloitteen ja ja pidän pidän esitystä erittäin perusteltuna niin kuin tässä on monta kertaa tullut ilmi toisaalta tekniset menetelmät kehittyvät koko ajan ja ja yhä vanhempia rikoksia pystytään pystytään selvittämään ja toisaalta ne voivat tulla esille jonkin muun tapauksen yhteydessä ja jos siinä tapauksessa tulee ilmi että että

arvoisa herra puhemies olen itse toiminut toistakymmentä vuotta parikymmentä vuotta rikostutkijana ja tutkinnanjohtajana ja tiedän kokemuksesta tämän asian tärkeyden olen itse allekirjoittanut allekirjoittanut tämän lakialoitteen edustaja heinonen pohdiskeli hyvin näitä priorisointeja tutkitaanko murhaa vai tappoa kiurun aloite on erittäin hyvä ja järkevä ja vastaa kansalaisten oikeudentajua ainakin niin paljon kuin mitä minä ymmärrän näistä asioista kiitän edustaja kiurua ja ihmettelen että tässä on mennyt näin kauan että ollaan tämmöinen

puhemies vähän yli kaksikymmentä vuotta sitten meille pirkanmaalaisille vihreille oli suuri järkytys kun nokialainen vihreä kaupunginvaltuutettu ja nuoriso ohjaaja markku mallat löytyi kuolleena haluankin kiittää edustaja pauli kiurua siitä että hän on tehnyt tämän lakialoitteen ja koonnut näin suuren joukon kansanedustajia sen aloitteen taakse henkirikosten selvittämisprosenttihan on suomessa hyvin korkea useimpina vuosina selvästi yli yhdeksänkymmentä prosenttia se on semmoinen asia mistä me suomalaiset voimme olla erittäin ylpeitä myös niissä tapauksissa joissa rikoksen ilmitulon hetkellä ei ole ennestään mitään tietoa tekijästä eli niin sanottujen pimeiden rikosten

selvitysosuus on noin kaksi kolmasosaa niitä tapauksia jotka jäävät yli kahdenkymmenen vuoden ajan selvittämättä ei lukumääräisesti ole kovin paljon täällä ovat kollegat jo todenneet että toisten rikosten tutkinnan yhteydessä uusien menetelmien kehittymisen vuoksi saattaa tulla myöhemmin tilanteita jotka mahdollistavat selvittämisen olen näistä perusteluista samaa mieltä ja haluaisin tähän täydentää vain sen että että esimerkiksi yhdysvalloissa uuden tekniikan avulla on pystytty selvittämään vuosia ja vuosikymmeniäkin jälkeenpäin myöskin syyttömyyttä on pystytty toteamaan syyttömyys tuomitulle ihmiselle joka on ollut kauan vankilassa ja ja sitten vapauttamaan hänet tosiaan näitä tapauksia joita tämä lakiesitys koskee ei ole mitenkään tavattoman paljon eli kysymys on ennen kaikkea periaatteellinen

puhemies kyllä oikeusvaltiossa sanktioiden ja rangaistusten on aina oltava teon mukaisia selvisipä tuo rikos aikaisin tai myöhään on erittäin tärkeää että näissä asioissa viedään kehitystä eteenpäin myöskin sen mukaan että teosta on aina rangaistava niin myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön kohdalla ja raiskausten kohdalla näissäkin meidän pitäisi saada sanktiot ja vastaavuudet sille tasolle mitä tuo teko edellyttää

pitää olla sellainenkin mahdollisuus että silloin kun tekniikka kehittyy tekniikka otetaan käyttöön myös rikosten selvittämisessä ja myös siinä suhteessa että saadaan asianmukaiset sanktiot ja asianmukaiset rangaistukset niille ihmisille joille rangaistus kuuluu

missä kohdassa asia on otettava vakavasti eikä vain lähteä siitä että nyt sovitellaan ja neuvotellaan jollei asia sillä parane niin silloin meidän pitää ottaa kissa niin sanotusti pöydälle ja viedä asia maaliin
arvoisa herra puhemies edustaja hongisto täällä sanoi että henkensä voi menettää monella tavalla minä sanon että henkensä voi menettää vain yhden kerran se kertoo mielestäni hyvin sen miten vakavasta rikoksesta tapon kohdalla on kyse toki tiedämme että kun maassa sattuu kuohuttavia julkista keskustelua aiheuttavia rikoksia voi niin sanottu yleinen mielipide tällaisessa tilanteessa ryhtyä hyvin koviinkin vaatimuksiin liiankin koviin vaatimuksiin eikä lainsäätäjä luonnollisestikaan voi yksittäistapausten perusteella poukkoilla kriminaalipolitiikassa

hassi herra puhemies rehellisesti sanottuna en muista onko oma nimeni aloitteessa mukana mutta olen vakavasti sitä mieltä että lakivaliokunnan tulee tämä aloite ottaa hyvin tosissaan perehtyä asiaan hyvin vakavasti ja olla tarvittaessa ennakkoluulottomasti valmis myös muuttamaan lainsäädäntöä tämän aloitteen mukaisesti ellei joitakin todella hyviä ja täysin kestäviä argumentteja sitä vastaan voida esittää

aloitteeseen allekirjoittaneen zyskowiczin jälkeen edustaja hoskonen
arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan kiittää parhaani mukaan edustaja pauli kiurua erinomaisesta lakialoitteesta todellakin tämän tapon saaminen sellaiseksi rikokseksi joka ei vanhene on erinomainen asia tässä toivon että eduskunta ja nimenomaan lakivaliokunta ottaa jämäkän otteen ja tämä laki muutetaan tätä päivää vastaavaksi todellakin rikostutkinnan keinotekniikka dna tekniikka kaikki mahdolliset tekniikat on rajusti kehittynyt viimeisinä vuosikymmeninä se maailma mikä oli aikanaan kun

tutkintatekniikat kehittyvät hurjaa vauhtia kaiken muun teknologian kehittymisen myötä sen takia tämä edustaja kiurun erinomainen lakialoite toivottavasti tulee hyväksytyksi ja tämä laki muutetaan tämän päivän aikaa vastaavaksi ei se ole mikään kiusallinen asia jos eduskunta muuttaa itse säätämiään lakeja sehän on tämän talon tehtävä ajantasaistetaan lainsäädäntöä ja nimenomaan ihminen on rikoksen seurauksesta menettänyt henkensä on aivan oikein että tätä tutkitaan aina aina mahdollisuuksien mukaan ja nimenomaan uudella tekniikalla toivon että laki saadaan mahdollisimman äkkiä läpi ja voimaan ja nimenomaan niin että tällaiset edustaja kiurun lakialoitteessa mainitseman tapauksen mukaiset rikokset voidaan ratkaista vaikka aikaa olisi mennyt vähän enemmänkin meillä
on aikaa kolme minuuttia pyydettyjä puheenvuoroja kolme pyydän minuutti per henkilö voisimme viedä tämän asian nyt tässä

arvoisa herra puhemies edustaja kiurun tekemä lakialoite on myöskin minun allekirjoittama ja ja kiitän kiurua siitä että hän tämän asian otti näin ripeällä aikataululla esille ja kiitän myös kaikkia edustajia jotka ovat tähän mukaan lähteneet edustaja hassi sanoi että silloin tapahtuma aikaan tämä järkytti nokialaisia ja pirkanmaalaisia pitää paikkansa mutta järkytti myös nyt keväällä se kun uutisoitiin että tämä asia on näin kuin laki edellyttää kyllä aivan käsittämätöntä keskustelua käytiin siitä miten suomessa voi olla tällainen tällainen lain epäkohta nyt toivonkin että lakivaliokunta tähän keskittyy hartaudella vakavuudella ja tämä viedään oikeasti nyt korjattavaksi niin että me saamme myöskin tapon niin kuten kiuru hyvin esittelypuheenvuorossa esitteli että se ei vanhene tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja vaikka näitä tapauksia ei ole montaa niin kun mietitään niitä ihmisiä joita tämä koskettaa läheisiä ystäviä tuttavia sukulaisia niin tämä koskettaa hyvin isoa kansakunnan

arvoisa puhemies haluan itsekin kiittää edustaja kiurua tästä ansiokkaasta lakialoitteesta joka toteutuessaan siis estäisi tapon syyteoikeuden vanhenemisen ja on periaatteelliselta kannalta erittäin erittäin merkittävä asia kuten täällä on todettu aloitteen on allekirjoittanut erittäin merkittävä määrä kansanedustajia joten katson ja toivon että valiokunta tosiaan käsittelee tätä lakialoitetta mitä suurimmalla vakavuudella kuten myös edustaja hakanen tuossa edellä edellä toi ilmi aiemmin monet edustajat ovat myös todenneet että joissakin tapauksissa muita rikosepäilyjä rikosepäilyjä tutkittaessa voi voi osin vahingossakin tai sattumalta tulla uusia johtolankoja johtolankoja pitkän aikaa aiemmin tapahtuneeseen tappoon joten joten siltäkin osin tämä aloite on erittäin kannatettava

arvoisa herra puhemies aloite on hallitusohjelman hengen suuntainen mutta sitäkin tärkeämpää on se että aloite yhdistää kaikkia kansanedustajia yli puoluerajojen ja käytettyjen puheenvuorojen perusteella vaikuttaa siltä että kaikki puheenvuorot olivat myötämielisiä aloite on edustajien tahdon mukainen se on oikeustajun mukainen kuten edustaja hassi sanoi kyse on ehkä enemmänkin periaatteesta selvittämättömiä tapauksia jää aivan mitätön määrä joskus periaatteet ovat vaarallisia tässä tapauksessa uskon että näin vakavasta asiasta kuin taposta puhuttaessa periaate siitä että syyllinen saadaan kiinni on tärkeä periaate ja siihen suuntaan toivottavasti tämä asia nyt etenee